lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

arvoisa puhemies on tärkeää valvoa mahdollisimman tarkasti puolueiden ja ehdokkaiden toimintaan ohjautuvia rahavirtoja jotta mahdolliset sidonnaisuudet olisivat läpinäkyviä jos ammattiyhdistysliike katsoo asiakseen tukea jäsentensä verovähennyskelpoisilla jäsenmaksurahoilla demariehdokasta vaaleissa äänestäjän tulee tietää tämä äänestyshetkellä jos kokoomuksen ehdokas saa suuryritykseltä tukirahaa on tämänkin oltava läpinäkyvää ja äänestäjien arvioitavissa suuresta vaalirahakohusta ja niin sanotusta maan tavasta ei ole kuin vähän yli vaalikausi aikaa ja vanhat tavat voivat vanhoissa puolueissa tiukassa arvoisa puhemies aina kun jotain tiukennetaan löytyy uusia keinoja määräysten kiertämiseen kiinnittäisin tässä huomiota vaalirahoituksen kiertämiseen puolueyhdistysten kautta turun sanomat uutisoi alle viikko sitten että valtiontalouden tarkastusvirasto sai kiinni viime syyskuussa sdpn varsinaissuomalaiset piiri ja paikallisyhdistykset puoluelain lahjoituksia koskevan ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta heiltä oli unohtunut ilmoittaa sataneljäkymmentäviisituhatta euroa vuosilta kolmetoista viiva viisitoista

peittyneenä niin ei oikein kuulla
olisi suotavaa että noinkin suuria summia käsiteltäisiin jatkossa työväenyhdistyksissä kautta maan ennemminkin huolellisesti ja osaavasti kuitenkaan tähän ei voi täysin luottaa siksi valvontaa tarvitaan valvontaa täytyy edelleen

arvoisa rouva puhemies on hyvä että meillä on määrätietoisesti tehty uudistuksia niin puoluerahoituksen kuin vaalirahoituksenkin suhteen on ollut kuitenkin valitettavaa huomata että edelleen tiettyjä epäkohtia taikka ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyöntejä ilmenee olisi äärimmäisen tärkeää että nämä nyt otettaisiin kaikissa puolueissa ja kaikkien poliittisten toimijoiden kannalta myös myös erittäin vakavasti ja itse asiassa pidettäisiin sellaisena aivan

on itse asiassa kuntapäättäjien rahoituksen saamisen ilmoitukset meillä kunnissa ilmoitusvelvollisuus ei kohdennu esimerkiksi kaikkiin lautakunnan jäseniin ja muihin ehdokkaina olleisiin ja näissä itse asiassa tehdään hyvin paljon sellaisia päätöksiä ja sellaista poliittista päätöksentekoa joka olisi tarpeellista saada myös avoimen

kun tässä edellä puhuttiin erilaisesta rahoituksesta niin yksi on tietysti se että kun on ehdotettu erilaisia kampanjakattoja niin samaan aikaan pitäisi myös selvittää se että osa puolueista esimerkiksi saa merkittävää työpanosta henkilöiltä jotka saavat siitä niin sanotusta kampanjoinnista taikka kampanjoinnista myös palkkaa ja tämäntyyppisen rahoituksen taikka tuen avoimuuteen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota

arvoisa rouva puhemies puoluelaissa on säädetty puolueille ja puolueyhdistyksille rahoituksen avoimuutta edistäviä velvoittavia säännöksiä

ei voi kukaan saada varmaa tietoa valtiontalouden tarkastusvirasto havaitsi puoluerahoituksen tarkastusraportissaan edelleen puutteita edellisvuosien tapaan mikään ei ole siis muuttunut viime vuosina vaalirahoituksen valvonnassa on kuitenkin päästy oikeaan suuntaan mutta paljon on vielä tekemättä esimerkiksi puolueiden paikallisyhdistysten tilinpitoa ei valtion tarkastusvirastolla ole mahdollisuutta tarkastaa voikin hyvällä omallatunnolla kysyä miksi ei eikö yhdistysten toiminnan tulisi olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää tällä hetkellä ei voida edelleenkään tietää paljonko paikallisyhdistyksillä on tekemättömiä vaalirahoitusilmoituksia myös niin sanottujen lähiyhteisöjen tarkastaminen on ollut ongelmallista usein tarkastuksen jälkeen lähiyhteisö on tehnyt tarkentavan ilmoituksen vaalirahoituksesta myös tietynlainen kikkailu vaalirahoituksen suhteen on edelleen tavanomaista jotkut liikuttelevat pieniä summia siten ettei valtion tarkastusvirasto voi olla varma onko tulkinnanvaraisia sääntöjä noudatettu tarkastusvirasto korostaa raportissaan että kaikkien kirjanpitovelvollisten on pidettävä kirjanpitonsa kirjanpitolain mukaan ajantasaisena tarkastuksessa yhdeltä piirijärjestöltä kuitenkin puuttui kirjanpito kahden vuoden ajalta eikä sen tilinpäätöksiä ollut allekirjoitettu tämä asia lienee esitutkinnassa arvoisa rouva puhemies puoluelakiin on sisällytetty säännökset tuesta puolueiden puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille lain mukaan tueksi tulee lukea lähtökohtaisesti kaikki rahana tavarana palveluna tai muulla tavalla saadut suoritukset puoluelakiin on sisällytetty säännöksiä myös tuen vastaanottamisen rajoituksista puoluelaissa on myös säädetty erilaisten tietojen toimittamisesta valtiontalouden valtiontalouden tarkastusvirasto voi tietyissä kohdin sakon uhalla velvoittaa valvottavan täyttämään velvollisuutensa mielestäni tätä mahdollisuutta tulisi myös aktiivisemmin käyttää lienee itsestään selvää että ellei tietojen toimittamatta jättäminen valtion tarkastusviranomaiselle ole sanktioitu ei niiden toimittaminen ole itsestäänselvyys mikäli tämä olisi sanktioitu niin voisimme joskus päästä lähelle totuutta myös vaalirahoituksessa ei voi olla niin että kun tarkastuksessa jäädään kiinni niin vasta sitten toimitetaan tiedot niiden pyytäjälle tällä tavoin toimitaan mielestäni vain ammattirikollisten kanssa he saattavat myöntää tekonsa vasta sitten kun ovat jääneet teosta kiinni vedenpitävien todisteiden perusteella ja mehän emme ole ammattirikollisia

on äärimmäisen tärkeää että vaalirahoitus on avointa läpinäkyvää ja sitä valvotaan kun viimeksi keskustelimme tästä aihealueesta muutama viikko sitten täällä niin nousi aika näyttävästi esiin tämä kysymys kampanjakatosta jota siis kannatan koska varmasti on niin että tänä päivänä kansanvalta on kuitenkin tärkeämpää kuin rahan valta ja aika suuriin mittakaavoihin ovat jotkut kampanjat euromääriltään nykyään enenevässä määrin

puhemies haluaisin nyt esittää sellaisen toiveen että kun nämä asiat nyt ovat eduskunnan käsittelyssä ja valiokunnassa niin siellä valiokunnassa voitaisiin vielä palata tähän kampanjakattoasiaan ja lähteä yhdessä todellakin miettimään voisiko lainsäädäntöä kehittää parempaan suuntaan myös tämän osalta

arvoisa puhemies edustaja viitasen puheenvuoron johdosta totean että todellakin totesin että kun vaalirahalainsäädäntöä jatkossakin kehitetään niin tämä kampanjakattoajatuskin varmasti on edelleen esillä eikä se ihan mahdoton ajatus ole mutta haluan nyt kuitenkin taas kerran kiinnittää huomiota siihen että ei sillä että rajoitetaan näitä ehdokkaan mahdollisuuksia käyttää omia tai muiden varoja kampanjaansa voida koskaan päästä siihen että kaikki ehdokkaat olisivat vaalitilanteessa samalla viivalla meillä jokaisella ehdokkaalla on erilaisia ominaisuuksia johtuen joko työhistoriasta tai vaikka upeasta ulkomuodosta tai mistä tahansa jotka vaikuttavat meidän mahdollisuuksiimme vaaleissa tätä yritin sanoa ja yritän nytkin sanoa että tässä vain yhteen puoleen yritetään puuttua jollekin tämä varainkeruu on sellainen menestystekijä jolla hän pystyy kilpailemaan vaikka näitä tvstä tuttuja kilpakumppaneitaan vastaan

arvoisa rouva puhemies edustaja viitanen täytyy todeta tähän että tämä kampanjakatto itsessään ei ei ratkaise tätä ongelmaa mielestäni missään määrin nyt jos katsotaan vaikka viime eduskuntavaaleihin osallistuneita

siellä on useita henkilöitä jotka käyttivät yli viisikymmentätuhatta euroa kampanjaan rahaa eivätkä silti tulleet valituksi vaikka ovat täällä aikaisemmin istuneet joten ei niitä ääniä välttämättä pysty ostamaan vaikka sitä rahaa kuinka paljon on vaan täytyy olla myös jonkunnäköinen muu sanoma niille äänestäjille se mitä tässä pitäisi kehittää on se avoimuus siinä mistä ne rahat tulevat jos jotain kampanjakattoa kuitenkin halutaan säätää niin mielestäni pitäisi olla näitten lahjoitusten osalta oleva kampanjakatto kuinka paljon lahjoituksia saadaan ottaa tähän kampanjaan ja kuinka paljon pitää käyttää omaa rahaa mutta tämä ei ole se suurin ongelma ongelma on se että meillä ei ole vieläkään riittävän avointa tämä rahankäyttö me saamme hyvin paljon semmoisia esimerkiksi ammattijärjestöiltä joita ei kaikkia ilmoiteta koska ne eivät näy missään ne tulevat työn muodossa ja tulevat monella muulla tapaa

arvoisa arvoisa rouva puhemies itse suhtaudun vähän nihkeästi kampanjakattoajatteluun itse näen että tärkeämpää on se että rahoitus on avointa ja olen esittänyt itse että kirjanpitotasoinen vaalirahoitusilmoitusjärjestelmä missä ne olisivat selkeästi näkyvissä voisi olla toimiva ja meillä on lahjoituskatto ja muut nyt itse asiassa se ongelma edustaja viitanen on siinä että meillä on laissa että muu kuin tavanomainen kampanjatyö pitäisi avata ja kertoa esimerkiksi helsingin sanomat on nyt kertonut tilanteista missä ammattiliittojen työntekijät ovat olleet kampanjatyössä ja vaikka tämäntyyppinen pitäisi ilmoittaa tätä ei ilmoiteta elikkä he saavat palkkaa toiselta taholta kun he ovat tekemässä kampanjaa joko puolueelle taikka jollekin ehdokkaalle mitä vastaatte edustaja viitanen tähän millä tavalla tähän voisi puuttua ja hyväksyttekö te tämäntyyppisen vaalirahoituksen kierron

kuten täällä hyvin usein olen sanonut minä kannatan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja kannatan myös sitä että voimme kehittää tätä lainsäädäntöä erityisesti tämä kampanjakatto minusta on hyvin tärkeä osa tätä koska me emme voi kiistää edustaja heinonen sitä että kyllä se rahakin joskus ihan liikaa pääsee ratkaisemaan täytyy myös muistaa että kaikilla ehdokkailla ei ole sellaisia mahdollisuuksia saada yritysrahoitusta tai muuta kuin jollain toisilla ja siksi minusta olisi inhimillistä ja viisasta meidän kaikkien kannalta ja toimivan läpinäkyvän avoimen demokratian kannalta että kampanjakatto olisi ja pyydän saada muistuttaa teitä myös tarasti esitti tätä mielestäni tässä on aika paljon arvovaltaa silloin pelissä ja siksi olen esittänyt toiveen että voisimme yhdessä palata tähän neuvottelupöytään ja lähteä keskustelemaan siitä josko saisimme tätä lainsäädäntöä kaiken kaikkiaan kehitettyä sitten täytyy tosiaan siinä yhteydessä pohtia myös

rouva puhemies se kampanjakaton valvonta on vain äärimmäisen vaikeaa toinen ehdokas niin kuin edustaja zyskowicz toi esille saa me naisissa anna lehdessä ilta sanomissa iltalehdessä etusivun kuvan kolmen aukeaman ison jutun ja toinen joutuu ostamaan tämän näkyvyyden lehti lehti ilmoituksella elikkä hän joutuu käyttämään rahaa toinen ehdokas saa ladonseinän moottoritien varresta taikka kantatien varresta ja toinen joutuu ostamaan vastaavan mainospaikan clear channelilta millä

totta kai että vaalikampanjoita valvotaan mutta meitä on kuitenkin monia edustajia täällä jotka eivät juuri olekaan saaneet mitään vaaliavustuksia ja omalla lainalla esimerkiksi ovat tänne tulleet no julkisuus auttaa ehkä ensimmäisellä kerralla mutta ei se välttämättä auta enää jatkossa jos ei tee mitään täällä joka tapauksessa minulle kampanjakattokin sopii hyvin jos sitä voidaan valvoa mutta tämä on juuri niin kuin edustaja lehti sanoi erittäin vaikeaa toisaalta sitten se miten valvotaan tosiaan eri järjestöjen tai muun talkooväen työosuutta on se iso haaste välillä ihmetyttää kyllä lehtimainonnassa se että edustajat ovat ilmoittaneet tietyn määrän kampanjasta ja kuitenkaan jos laskee niitä lehti ilmoituspalstamillimetrejä ne eivät ole ollenkaan uskottavia että mistä tulevat nämä onko siellä vuosi ilmoituksia yrityksille ja pystyvätkö ne sieltä antamaan sitten tietyille ehdokkaille näitä mainoksia

tähän että miten nämä ilmoitukset voivat olla eri hintaisia kyllä ne vain voivat jossakin paikallislehdessä ilmoitus maksaa kuusikymmentäyhdeksän euroa kun sitten hesarissa maksaa kuusituhattayhdeksänsataa euroa täsmälleen samankokoinen ilmoitus että näin se vain on sen lisäksi on olemassa myöskin aika paljon erilaisia sopimuksia siitä että jos tietyn määrän ilmoittaa niin siitä saa tietyn määrän myöskin alennuksia se on yksi asia mutta sitten toinen juttu kun ollaan lehdistä

puhemies ymmärrän keskustelua kampanjakatosta koska kyllä minuakin hirvittää näiden kampanjoiden kallistuminen ja siihen liittyvä kilpavarustelu kuitenkin haluan sanoa että oleellista on tämä lahjoituskatto sillähän nimenomaan estetään se että

yksi taho voisi yhdelle ehdokkaalle antaa

koko voisi vaikuttaa siltä että siinä syntyy riippuvuutta lahjoittajan ja ja edustajan välille kun edustaja viitanen sanoi että kaikki eivät ole hyviä keräämään kampanja avustuksia niin eivät olekaan mutta kaikilla esimerkiksi edustaja viitanen ei ole pitkää kansanedustajauraa niin kuin teillä ja minulla kaikilla ei ole sellaista julkisuutta takanaan kuten vaikka edustaja alatalolla ja edustaja wallinheimolla ja niin edelleen eli vielä kerran ehdokkailla on erilaisia etuja toisiinsa nähden eikä heistä tällä kampanjakatolla päästä eroon sitten arvoisa rouva puhemies en kuullut edustaja viitasen vastaavan tähän hänelle esitettyyn kysymykseen kuuliko joku muu

olen sanonut moneen kertaan että me voimme yhdessä katsoa mitä kaikkia kehittämistarpeita on minä olen avoin kaikelle kehittämiselle kuten olen sanonut ja tämä tämä on aivan selvä asia se mistä halusin nimenomaisesti nyt nostaa keskustelua oli se että koska kiistämättä kukaan ei sano ettemmekö olisi erilaisissa lähtökohtatilanteissa toiset saavat julkisuutta enemmän kuin toiset toisilla on pitempi ura kuin toisilla ja sille me emme ihan hirveästi voi mitään puhemies tämän koko keskustelun ydin on on se että koska nämä kampanjat ovat entistä kalliimpia koko ajan vain lisääntyy ja lisääntyy tämä kehityssuunta niin minusta on täysin aiheellista lähteä keskustelemaan uudestaan siitä ajatuksesta joka oli tarastilla omassa selvityksessään mukana minun mielestäni siinä ei ole mitään muuta kuin meidän kaikkien etu jos me yhdessä päätämme että me lähdemme selventämään vielä eteenpäin näitä pelisääntöjä täällä edustaja mika kari käytti erinomaisen puheenvuoron että pitää olla yhteiset pelisäännöt

voisiko eduskunta palata tähän asiaan
arvoisa rouva puhemies vaalikampanjoiden kokonaisrahoitukseen pitäisi asettaa selkeä ja perusteltu yläraja eli kampanjakatto tällainen voisi väkirikkaimmassa uudenmaan vaalipiirissä olla eduskuntavaaleissa kuusikymmentätuhatta euroa muiden vaalipiirien osalta käytettäisiin samaa periaatetta mutta huomioitaisiin äänioikeutettujen määrä joiden suhteessa ylärajaa skaalattaisiin alaspäin valtakunnallisissa eurovaaleissa hyvä kampanjakatto olisi esimerkiksi satatuhatta euroa kuntavaaleissa suurimmissa kunnissa josta skaalattaisiin myös äänioikeutettujen määrän perusteella alaspäin ja lisäksi pitäisi ottaa käyttöön pakollinen vaalirahoituksen ennakkoilmoitus nykyisen vapaaehtoisen sijaan arvoisa puhemies olen juuri jättänyt tästä asiasta eli pakollisesta ennakkoilmoituksesta ja vaalirahoituksen kampanjakatosta asianomaiselle ministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen

arvoisa puhemies tästä teemasta käydään jälleen hyvää keskustelua niin kuin muutama viikko todella se pihvi joka tässä on on se että valitettavasti

vaalirahoitus on kasvanut vaali vaalilta ja vaalikampanjoiden hinnat vain kasvavat kyllä tähän kehitykseen pitää saada muutos ja siksi olikin erittäin hyvä että edustaja viitanen nosti tähän keskusteluun tämän kysymyksen kampanjakatosta sitä tässä itsekin kyllä tukisin koska se antaisi myös sen signaalin siihen että nyt on tappi saavutettu ja pitäisi pystyä tulemaan toimeen myös pienemmällä rahalla ja ja se antaisi varmasti myös signaalia siihen suuntaan että ehdokkaiden pitäisi vähän myös miettiä mitä kaikkea sillä rahalla sitten saisikaan aikaan ja varmaan sellaista tehokkuutta se toisi myös siihen ehdokastyöhön ja mikä täällä on myös monessa puheenvuorossa tullut esille kyllä itsekin lämpimästi kannatan näitä yhteisiä pelisääntöjä että kyllä kaikkien pitää pelata samoilla pelisäännöillä ja niiden pitää olla avoimet liittyi se lahjoitus sitten mihin tahansa

puhemies pelisäännöt on verottaja tulkitsee rahanarvoiseksi eduksi myös työpanoksen ihan niin kuin vuosikymmeniä verottaja on tehnyt sen sijaan vaalirahoituksen tukitoiminnoissa ammattiyhdistysliikkeen työpanos jolta maksetaan myös samalta ajalta palkka on kokonaan verotuksen ulkopuolella oletteko te edustaja viitanen valmis korjaamaan myös tämän epäkohdan hyvä merkitään

kerran olen valmis käymään nämä kaikki läpi ja korjaamaan kaikki epäkohdat mitä ilmenee ja kuten puhemies haluaisin toistaa toivon että myös tämä kampanjakatto nousee tässä jatkokehittämistyössä mukaan eli olen esittänyt vain sen ajatuksen mikä mielestäni on viisasta tässä vaiheessa että nyt kun nämä asiat ovat kahdessakin otteessa eduskunnalle tulleet tänne saliin ja nämä menevät valiokuntakäsittelyyn niin toivoisin että valiokunta voisi ottaa omassa käsittelyssään myös nämä kehittämistarpeet juuri ne mitä meiltä jokaiselta edustajalta täällä tulee huomioon ja lähteä miettimään sitä voisimmeko palata tähän kampanjakattoasiaan esimerkiksi tässä yhteydessä muistutan vielä kerran että tarasti on tätä esittänyt ja ajatus on viisas perusteet olen kertonut aiemminkin ja ne ovat että tämä rahan valta on käynyt hyvin isoksi tämän päivän vaalikampanjoissa kuten todettu

me emme pysty luomaan ihan sitä että peli olisi aina tasapuolinen aina on näitä julkisuusetuja ja muita mihin täällä on viitattu mutta me pystymme

vastatkaa suoraan kysymykseen hyväksyttekö te sen että palkkaa saava ammattiliiton työntekijä on tekemässä kampanjatyötä puolueelle tai yksittäiselle ehdokkaalle riittää että vastaatte hyväksyttekö vai ettekö ja sitten näihin ennakkoilmoituksiin on jäänyt valitettavan pienelle huomiolle mediassa se että meillä on valtava määrä kansanedustajia täälläkin jotka ilmoittivat paljon paljon pienemmän ennakkoilmoituksen sitten varsinaisen ilmoituksen siellä on erittäin suuria muutoksia näissä ja kyllä minä ainakin äänestäjänä kokisin itseni petetyksi kun ajattelisin että tuo menee viidellä tonnilla ja hänen kampanjansa olisikin viisitoista tonnia että minkä takia hän kertoi näin paljon väärän summan olisi hyvä että näitäkin käytäisiin läpi ja jos niistä tehdään pakollisia niin kyllä kyllä niiden pitää silloin olla hyvin lähelle yhteneviä sen kanssa mitä oikeasti ovat
arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen rupeaa nyt harrastamaan jo noitavainoa eihän todellakaan ole kysymys siitä ei myllykoski osannut ennustaa siinä vaiheessa mikä tulee olemaan sen rahankeräyksen tuotto kun ennakkoilmoitusta tehtiin olen tyytyväinen että sain enemmän kuin ennakkoon osasin odottaa ei ollut kovinkaan paljoa mutta kuitenkin sitten edustaja heinonen toitte esille sen että lautakuntien jäsentenkin pitää ilmoittaa pitää nyt muistaa kunnallispolitiikasta se että lautakuntiin voi tulla jäseniä jotka eivät ole ole olleet edes ehdolla joten ei ei nyt

mielestäni tämä verotuksellisen ja verottoman työn tekeminen on hyvä nostaa esille ja minun mielestäni ne pitää käsitellä perusteellisesti ja erottaa myös se saako työtön olla vaalityössä

puhemies en ymmärrä mitä hyötyä sellaisesta ennakkoilmoituksesta on jos sen ennakkoilmoituksen ei tarvitse olla missään suhteessa sen kanssa mikä on lopputulos jos siitä tehtäisiin pakollinen niin kuin nyt osa kansanedustajista on esittänyt ja että hänen kampanjansa on viisituhatta ja se onkin viisikymmentätuhatta niin mitä sellaisella ennakkoilmoituksella on merkitystä sitten pitäisi mennä mieluummin siihen että se olisi reaaliaikainen täydentyvä ja päivittyvä koko ajan jolloin pystyttäisiin seuraamaan mitä kampanjassa tapahtuu itse olen aidosti huolissani siitä että lautakunnissa itse asiassa kuntatasolla tehdään paljon sellaisia päätöksiä esimerkiksi rakennuspaikoista keskeisillä liikepaikoilla kaupungeissa kunnissa isojen teiden varsilla päätökset tehdään kuntatasolla usein lautakunnissa että olisi tärkeää tietää mistä esimerkiksi nämä henkilöt ovat vaalirahoitustaan saaneet jotka ovat puoltamassa esimerkiksi jonkin liikepaikan

puhemies tosiaan tässä on puhuttu näistä ennakkoilmoituksista erittäin hyvä että sitä keskustelua käydään nimenomaan olisi erittäin tärkeätä äänestäjälle tietää reaaliaikaisestikin mitä lahjoituksia on saatu esimerkiksi meidän perussuomalaisten puolueessa hyvin vähän hyvin vähän otetaan eri etujärjestöiltä vastaan lahjoituksia minä oikeastaan en mielelläni ota ota kuin tuttavilta ja hyvin pieniä lahjoituksia ihmisiltä juuri sen takia että en halua olla ostettu edustaja haluan myös että minun äänestäjäni ennen vaaleja tietävät kenen edustaja minä oikeastaan olen minusta olisi erittäin hyvä että olisi pakollinen ilmoitus ennen ennakkovaalien alkua ja sen pitää sitten täsmätä sen kanssa mitä sinne mitä sinne laitetaan

kyllä haluan koska tämä keskustelu lähti siitä että nostin esiin nämä kampanjakatot ja toin esiin myös sen että mielestäni on hyvin tarpeellista että me käymme nyt yhdessä läpi muun muassa tämän kysymyksen ja kaikki muut kehittämistarpeet joilla voimme vieläkin vahvistaa ja ja tehdä tätä

muuta mielestäni kaikki tällaiset asiat voisi nostaa esille nostaa kissan pöydälle ja lähteä tutkimaan näitä asioita vaikkakin tässä nyt yritetään sinne tänne käydä keskustelua niin mielestäni kuitenkin se lopputulos on se että me olemme kohtuullisen samaa mieltä ystävät siitä että kehittämistarpeita on siksi vetoan puhemies siihen että valiokunta nostaa muun muassa tämän kampanjakattoasian sitten omassa käsittelyssään esiin
tätä keskustelua jatketaan sitten toisena ajankohtana nyt asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen